arvoisa rouva puhemies talousvaliokunnan mietintöön kaivoslain muuttamisesta on pujahtanut mukaan hieman kryptisesti kirjoitettu kappale sen perimmäinen tarkoitus jää helposti epäselväksi otan suoran lainauksen kappaleesta se kuuluu seuraavasti talousvaliokunta on aikaisemmin kaivoslain muutoksia muutoksia käsitellessään puoltanut siirtymäajan pidentämistä hallituksen esityksessä tuolloin ehdotetusta kahdeksasta vuodesta viiteentoista vuoteen

muutoksia jotka ovat tarpeen siirtymäajan edelleen pidentämiseksi siten että kullankaivuuseen liittyvien kaivospiirien lakkauttaminen ei johda niiden hyödyntämisen ennenaikaiseen lopettamiseen

suomeksi sanottuna lause tarkoittaa sitä että koneelliselle kullankaivuulle halutaan jatkoaikaa lemmenjoen kansallispuistossa aina vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti vuoden kaksituhattayksitoista kaivoslain uudistuksen yhteydessä lemmenjoen konekaivajille myönnettiin kahdeksan vuotta aikaa jatkaa toimintaansa jonka jälkeen alueet piti maisemoida tämä tarkoittaa vuotta kaksituhattayhdeksäntoista

pitkää kahdeksan vuoden siirtymäaikaa perusteltiin vuonna kaksituhattayksitoista nimenomaan kullankaivajien oikeuksien turvaamisella kansallispuiston toiminnan matkailun ja ympäristön näkökulmista huomattavasti lyhyempi määräaika olisi ollut perustellumpi poliittinen päätös oli kuitenkin kahdeksan vuotta ja se oli kaikkien osapuolien hyväksyttävä kahdeksan vuoden siirtymäaika takasi koneellisen kullankaivuun harjoittajille riittävästi aikaa sopeutua tilanteeseen ja käyttää tekemänsä koneinvestoinnit ja muut hankinnat taloudellisesti loppuun onneksi tämä nyt esillä oleva jatkoajan pidentäminen on vain valiokunnan toive hallituksen ei pidä ryhtyä valmistelemaan tällaisia lainsäädäntömuutoksia talousvaliokunnan esityksen taustalla lienee edustajakollega kärnän lakialoite kaivoslain sadannenkahdeksannenkymmenennentoisen pykälän muuttamisesta jossa toivotaan siirtymäajan pidentämistä viiteentoista vuoteen lakialoitteessa mainitaan kullankaivuutoiminnan työllisyysvaikutuksiksi noin viisitoista henkilötyövuotta matkailun poronhoidon ja kalastuksen työllisyys ja kansantaloudelliset vaikutukset ovat varmasti suuremmat ympäristöarvojen merkitystä kansallispuistossa ei voi liikaa korostaa lemmenjoen kansallispuiston kaikki vedet laskevat inarijärveen koneellinen kaivuu sotkee vesistöjä vaskoolihuuhdonta on mahdollista myös jatkossa koska se ei ole ristiriidassa kansallispuiston toiminta ajatuksen kanssa mietinnössä ja lakialoitteessa esitetty jatkoajan iltalypsy ei sovellu lemmenjoen kansallispuistoon eikä sopimuskulttuuriimme päätös kahdeksasta vuodesta tehtiin vuonna kaksituhattayksitoista ja siinä on syytä pysyä tätä mieltä on myös saamelaiskäräjät hallituksen ei pidä ryhtyä lakihankkeeseen jossa jo kerran sovittu asia uudelleen avataan kiusallinen lakikohta on sovittu riitaa ei pidä enää uudestaan aloittaa sopeutumisaikaa on ollut riittävästi

arvoisa puhemies kiitän edustaja kiurua erinomaisesta puheenvuorosta ja teen ehdotuksen pöydälle pöydälle jaetun tekstin mukaiseksi lausumaksi jossa mietinnön perustelutekstin se kappale jonka edustaja kiuru luki muutetaan kuuluvaksi seuraavasti kaivosoikeuden raukeaminen muuttaminen peruuttaminen ja siirto talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on eräänä yksittäisenä kysymyksenä noussut esille lain

pykälän tarkoittama kaivosoikeuden raukeaminen muuttaminen peruuttaminen ja siirto tältä osin todetaan että koneellisen kullankaivuun siirtymäaikaa lemmenjoen kansallispuistossa ei kuitenkaan ole syytä pidentää tämä ehdotus tarkoittaisi sitä että tältä osin palattaisiin varsinaiseen hallituksen esitykseen joka meidän käsiteltävänämme on eikä tuotaisi siihen aivan uutta elementtiä kaivoslain aivan toisenlaisesta kohdasta kuten edustaja kiuru totesi matkailulla on suuri taloudellinen ja työllistävä merkitys ympäristövaliokunta on ihan vastikään saanut valmiiksi mietinnön hossan kansallispuistosta ja ja siinä yhteydessä kävi muun muassa selville että suomeen matkaa suunnittelevien matkailijoiden nettihauissa ylivoimaisesti suurin kysymystyyppi netissä on luonnonsuojelualueet siinä on kysymys todella paljon isommista taloudellisista ja työllisyysarvoista kuin koneellisessa kullankaivuussa nimenomaan lemmenjoen alueelta viime aikoina on tullut huolestuttavia viestejä veden samenemisesta monet siellä käyneet sanovat että maisema on aivan törkeän näköinen yle viime syyskuussa uutisoi että lemmenjoen kansallispuistossa osa koneellisista kullankaivajista rikkoo jopa lupamääräyksiä lemmenjoen vettä ei voi juoda toisin kuin useimpien muiden pohjois

mikä on mielestäni suuri rikkaus ja ylpeydenaihe suomelle

arvoisa rouva puhemies edustaja kiurun hyvään puheenvuoroon ja edustaja hassin puheeseen on erittäin helppo yhtyä minä pidän kyllä tätä menettelytapaa huonona että ujutetaan tänne mietintöön tämmöinen takiainen joka ei edes kuulu käsittelyssä olevaan asiaan ollut tiedossa tämä muutos niin silloinhan tämä olisi pitänyt automaattisesti lähettää myös ympäristövaliokuntaan lausunnolle pidän tätä menettelytapaa huonona eikä se mielestäni ole välttämättä eduskunnan arvovallan mukaista minä kannatan edustaja hassin tekemää muutosesitystä

rouva puhemies tässä nyt valitettavasti tuntuu siltä että aivan kaikki edustajat jotka nyt ovat puheenvuoroja käyttäneet eivät tunne sitä tilannetta siellä lemmenjoella riittävän hyvin itse noin paikallisena totean että tilanne lemmenjoella on erittäin hyvin hallinnassa ja tällä muutoksella tällä siirtymäajan jatkamisella päinvastoin vahvistetaan sen alueen luontoarvoja mitä tulee siihen liialliseen kiirehtimiseen se on erittäin vaikeaa kaivospiireille jos ne lakkautetaan se on erittäin haastavaa ennen kaikkea niiden vesitalouden

puhujat eivät myöskään täysin nyt tiedosta sitä että kullankaivuu on sidoksissa siihen lemmenjoen matkailuun se on matkailuvaltti ja mikäli kullan kaivaminen loppuu lemmenjoella niin monet monet turistit jättävät sitten käymättä kunnassa on äärettömän tärkeää että se toiminta siellä voi

nyt sitten kun mietintö on valmis huomaamme että tänne on on ujutettu asia joka on erittäin perustavaa laatua oleva josta on niin kuin edustaja kiuru täällä totesi vuonna kaksituhattayksitoista ei siis kovin kauan sitten tehty pitkällisten neuvottelujen jälkeen tietynlainen ratkaisu minusta tämä arvoisa rouva puhemies osoittaa kyllä että jos me tällä tavoin alamme menetellä eduskunnan eri valiokunnissa että me tuomme näihin mietintöihin tavaraa joka

rouva puhemies edustaja että ympäristön kannalta olisi parempi jos tätä jatkoaikaa annetaan ja olisi aikaa sopeutua tilanteeseen yrityselämä on aika dynaamista olen ollut itse yrittäjänä kahdeksan vuotta ja nyt yrittäjille on on annettu kahdeksan viiva yhdeksän vuotta aikaa sopeutua tähän tilanteeseen en tiedä kuinka pitkälle sitä pitää venyttää horisonttiin että siihen tilanteeseen ehtii sopeutua sitten mainittiin mainittiin tästä että matkailun kannalta on hienoa lähteä katsomaan kansallispuistoon kaivinkoneita ja rännejä sun muita raiskattua ympäristöä jos minä haluan lähteä katsomaan kaivinkoneita minä lähden kehä kolmosen varteen jonnekin katepillariyrityksen pihaan katsomaan niitä kaivinkoneita ja näen niitä siellä tarpeekseni meillä on suomessa kohta neljäkymmentä kansallispuistoa kaivinkoneet eivät kuulu kansallispuistoihin

arvoisa puhemies lemmenjoella kullankaivajat olivat paljon ennen puistoa kullankaivuu on osa paikallista elämänmuotoa kulttuuria ja elinkeinotoimintaa ja silloin kun kaivoslakia käsiteltiin minä olin jo silloin sitä mieltä että kahdeksan vuoden siirtymäaika on aivan liian lyhyt niille ihmisille jotka ovat ehkä laittaneet koko omaisuutensa siihen elinkeinotoimintaan muistan sen käsittelyn vastuuministeri antoi nimenomaan kullankaivajille löysiä lupauksia siitä että heidän elinkeinotoimintansa voi jatkua ja hallituksen toimien oikeudenmukaisuutta valvova viranomainen huomautti ministeriä että hän oli puhunut sellaista mikä ei pidä paikkaansa

kiitoksia edustaja mustajärvelle seikkaperäisestä hyvästä selvityksestä ja hyvistä perusteluista tuen toki mietintöä ja myös edustaja kärnän aloitetta tämä suomalainen luonnonkäyttö on saamassa yhä kummallisempia muotoja täällä on ihan selkeästi äskeisistä vastustavista puheenvuoroista käynyt ilmi se miten luonnonsuojelua ja erilaisia sääntöjä ja rauhoitusalueita käytetään taloustoiminnan esteenä ymmärrän tämän lemmenjoen kansallispuiston ongelmallisen vaarallisen tilanteen joku ajattelee että meneekö luonto piloille no ei varmasti mene kun kaikki maisemoidaan ja kymmenen vuoden kuluttua sen jälkeen kun asia on ohi mitään ei näy enää siellä mutta yleensäkin tämä suomalainen ajattelumalli jossa kaikki pitää rauhoittaa kieltää me otamme viisi miljardia velkaa joka vuosi meillä on kolmesataatuhatta työtöntä ja jos ei luonnonvaroja pystytä käyttämään niin onko sitten tämä että rakennetaan keskuspuistoja rakennetaan tänne kaikki

puhemies minäkin haluan kiinnittää huomiota ennen kaikkea pelisääntöihin pelisääntöihin siltä kannalta miten asioita käsitellään täällä eduskunnassa ja siitä on jo moni puhunut kysymys on kuitenkin luonnonsuojelualueesta ja silloin jos luonnonsuojelualueelle tehdään uudenlaisia toimintaehdotuksia on ilman muuta selvää että ympäristövaliokunta myöskin pääsee asiaan sanansa sanomaan toinen asia on se että yhdeksän vuoden siirtymäsäännöksen joka on tässä olemassa pitäisi kaiken järjen mukaan olla riittävä

jota käsitellään tässä mietinnössä on tausta se että vuonna kaksituhattakymmenen talousvaliokunta käsitellessään tätä lakia valiokunnan mietinnössä valiokunnan

alueen asukkaita on puhuttanut sameutunut vesi joka on joen yläjuoksulla oikarinen kertoo yle sapmille että alkuviikolla samentunut vesi on tullut selvästi yhdestä paikasta missä kaivetaan koneellisesti kultaa sen lisäksi myös tulva aiheuttaa humusta kun vertaa normaaliin kesään tämä nyt tällaisena pikkuotoksena siitä mitä siellä paikan päällä oikeasti tapahtuu kaikkien niiden kollegojen kanssa jotka ovat arvostelleet sitä menettelytapaa mikä talousvaliokunnassa on omaksuttu että on on otettu aivan eri kohta kaivoslaista esille kuin mitä hallituksen esitykseen kuuluu olen

talousvaliokuntaa haluan kiittää siitä että se otti tämän asian esille mielestäni on on aivan yhdentekevää millä menettelytavalla tämä vääryys korjataan kunhan se nyt korjataan ja on varmastikin perusteltua nyt odottaa tästä sitä hallituksen esitystä ja siinä vaiheessa kun hallituksen esitys tulee

arvoisa puhemies tästä asiasta ei saa tulla hallituksen esitystä kysymyshän on ihan selvästi siitä niin kuin täällä edustaja kiuru totesi että tässä sekä menettelytavat itse asia ovat aivan pielessä täällä kärnä kysyi kuinka moni tietää mikä tilanne on lemmenjoella minä tiedän olen käynyt siellä useita kertoja jos otetaan ilmakuva lentokoneesta siitä alueesta niin koko se uoma on valtavalta pituudeltaan täysin möyritty ja sekaisin joesta ei voi enää puhua yhtään mitään tässä yhteydessä

arvoisa rouva puhemies minä kyllä paheksun näitä puheita että täällä loukataan kullankaivajia päinvastoin meidän on siis kaikille yrittäjille luotava ennakoitava turvallinen ilmapiiri missä lainsäädäntö ei poukkoile eikä varsinkaan kulman kautta ujuteta muutoksia joita ei ole suunniteltu ja joita ei ole haluttu

mitä tarkoitetaan kansallispuistolla koneellinen kullankaivuu ei yksinkertaisesti kuulu kansallispuistoon jos me ajattelemme vaikka kansainvälisiä matkailijoita niin kyllä se pettymys on valtava kun sinä olet tullut maapallon toiselta puolelta tänne kokeaksesi kokeaksesi koskemattoman erämaan ja sinä törmäätkin kaivinkoneisiin enpä usko että tullaan enää toiste

kansallispuistoilla on myös selvästi todettu olevan paljon merkitystä aluetaloudellisesti mutta oli kukin nyt sitten mitä tahansa mieltä siitä koneellisesta kullankaivuusta niin tämä menettelytapahan tässä on se minkä takia tämä hassin esitys pitää

puhemies kun täällä nyt kovasti kritisoidaan tätä menettelytapaa niin ei tässä menettelytavassa ole mitään erikoista ympäristövaliokunnan puheenjohtaja hassille tiedoksi talousvaliokunta ei ole ottanut mitään uutta käytäntöä minä viittaan siihen että kaksituhattakymmenen talousvaliokunta on tästä samaisesta asiasta lausunut ja kantansa kertonut nyt kun tämän asian yhteydessä asiantuntijakuulemisessa on tämä asia tullut esille niin talousvaliokunta toistaa sen oman näkemyksensä sieltä vuodelta kaksituhattakymmenen mutta itse asiassa ei esitä mitään muuta kuin että näiltä osin hallitus voisi tuoda esityksen halutessaan käsittelyyn jos hallitus näin päättää tuoda esityksen tämän pykälän kohdalta niin ilman muuta se menee sitten ympäristövaliokuntaan lausunnolle minun mielestäni ei ole ollenkaan mitään erikoista tässä järjestelyssä jos talousvaliokunta olisi tehnyt konkreettisia toimia tämän suhteen niin sitten asia olisi toinen mutta nyt nyt on vain ehdotettu että hallitus halutessaan voi tehdä esityksen

käytettävissä se voi tehdä suoranaisia pykälä tai lakimuutoksia se voi tehdä lausumia tai se voi kirjoittaa niin sanottuun leipätekstiin ohjeistusta ja kannanottojaan niillä kaikilla on tarkoitus vaikuttaa totta kai myöskin sillä perustekstillä jos siinä kirjoitetaan ja vähän kehotetaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin johonkin suuntaan niin se on silloin sen valiokunnan arvovallan ja koko eduskunnan arvovallan käyttämistä sen asian eteenpäinviemiseksi kun se ujutetaan tällä tavalla periaatteiden vastaisesti valiokunnan on todella iso periaatteellinen kysymys ja väärä menettely jos hallituksella on hinkua lähteä muuttamaan näin perustavaa laatua olevaa asiaa niin se tekee sitten omia esityksiään joita en toivo todellakaan sen tekevän mutta menettelytapana tällainen ujuttaminen on todella härskiä

arvoisa puheenjohtaja kuten täällä talousvaliokunnan puheenjohtaja turunen totesi ainakin talousvaliokunta on linjakkaasti ollut samalla kannalla jo vuosia ja jos talousvaliokunta esittää että lakia ruvetaan valmistelemaan niin jos näin sitten tapahtuu niin sehän aikanaan tulee tänne saliin ja käy erikseen valiokuntakäsittelyt minun mielestäni talousvaliokunta on toiminut oikein ja asiantuntijoita kuultuaan on tehnyt sen päätöksen millä tavalla turvataan se että kaivospiirit eivät ennen aikojaan lopu

värderade talman eihän talousvaliokuntakaan aina voi repiä tehtyjä päätöksiä auki uudelleen ja jos sovitaan siirtymäajasta niin se tavattoman huonoa lainsäädäntöä jos oletusarvo on se että siirtymäaikoja kerta toisensa jälkeen pidennetään kyllä sielläkin pitää pitää suunnitella toimintaa sen annetun siirtymäajan puitteissa ja ja ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin kaivinkoneita näkee kyllä kehä kolmosen sisäpuolellakin minä en usko millään että se olisi matkailuvaltti lapissakaan sen sijaan puhdas luonto puhdas vesi on ja ja tiedämme että koneellinen koneellinen kullankaivuu vaikuttaa tähän matkailuvalttiin negatiivisesti tämä laskee inarijärveen ja se vaikuttaa jo nyt kalastukseen se vaikuttaa veden laatuun

puhemies todellakin talousvaliokunta on on antanut mietintönsä ja sen mukaan meidän tulee elää minun mielestäni tässä talossa koko suomessa on leviämässä sellainen mieliala että emme saisi käyttää luonnonvarojamme ja tässä kullankaivuu on on alkanut tuhatkahdeksansataa luvulla jo kauan kauan sitten niin kuin edustaja mustajärvi omassa puheenvuorossaan äsken sanoi mutta se yleinen mieliala tässä maassa että me emme luonnonvarojamme saa käyttää ja sama koskee metsätaloutta yleensä maankäyttöä se pyritään keskittämään tänne etelä suomeen yksiin paikkoihin ja kaikkialla muualla tehdään sitten luonnonsuojelualueita onko teillä tarkoitus että tässä maassa on sadan vuoden kuluttua sata prosenttia kansallispuistoja muutama luonnonpuisto ja ja helsinki

suomalaista maankäyttöä ja raaka aineittemme ja voimavarojemme käyttöä olisimme linjakkaita emme saa arvostusta sillä että hypimme sinne sun tänne ja takaisin emmekä itsekään tiedä mitä teemme

puhemies tässä menettelytavassa kiinnittäisin huomiota vielä siihen että siinä tekstissä joka talousvaliokunnassa hallituksen esityksen pykälien ulkopuolelta on otettu valiokunnan mietintöön ei sanota tätä asiaa selkokielisesti siinä ei puhuta kansallispuistosta eikä siinä puhuta lemmenjoesta mutta lemmenjoen kansallispuiston koneellista kullankaivuuta sillä kuitenkin tarkoitetaan mielestäni myöskin

lausumia tai lakipykäliä ne ovat sellaisia että niiden sisällön ymmärtää normaali ihminen mukaan lukien normaali kansanedustaja tämä sen sijaan on minun mielestäni voisi sanoa salakielinen teksti jonka ymmärtämiseksi täytyy tuntea kaivoslain neuvotteluhistoria vuosilta kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattayksitoista tämäkään ei mielestäni ole hyväksyttävä menettelytapa

rouva puhemies totean kyllä tässä että mielestäni tavattoman huonoa lainsäädäntöä olisi sellainen jossa me emme ole valmiita muuttamaan tehtyjä päätöksiä jos on katsottu että ovat vääriä tässä tapauksessa tämä siirtymäajan jatkaminen olisi äärettömän tärkeä asia että siellä lemmenjoella ei mennä siihen ryöstöhyödyntämiseen ja että kaikki ympäristöhaitat kyetään alueella minimoimaan haluan myös muistuttaa edustajille että lemmenjoen kansallispuiston pinta ala on kaksituhattakahdeksansataaviisikymmentä neliökilometriä kaksituhattakahdeksansataaviisikymmentä neliökilometriä ja erittäin pienellä ehkä prosentin osuudella tästä neliökilometrimäärästä siellä kaivetaan kultaa siellä on täysin mahdollista kulkea pitkä viikon vaellus näkemättä yhtään kaivinkonetta tai sattumatta minnekään tässä nyt luodaan vääriä mielikuvia siitä niin kuin meillä olisi kansallispuisto joka on täynnä joitakin katepillareita ei ole siitä kyse lemmenjoella hämmästelen myös tätä että täällä on nyt kyllä valtavasti esiintynyt inarin kunnan paikallistalouden asiantuntijoita kyllä se kunta paras asiantuntija on ja kunta kannattaa sitä että että tätä siirtymäaikaa jatketaan
arvoisa rouva puhemies te edustaja kärnä kyllä nyt saivartelette siis tähän mietintöön on on lisätty kannanotto joka ei liity käsiteltävään asiaan edustaja hassi kuvasi hyvin minkä takia väärillä keinoilla tätä asiaa pyritään edistämään te sanoitte edustaja kärnä että kyllä se kunta on paras asiantuntija metsähallitus on laskenut että jokainen euro mitä me laitamme kansallispuistoihin tuo kymmenen euroa takaisin aluetaloudelle se matikka varmaan jokaisessa kunnassa toimii aivan samalla tavalla täällä puhuttiin siitä että kullankaivajat ovat olleet paikalla jo pitkään ennen kuin kansallispuisto on perustettu kyllä mutta ei ollut kaivinkoneita tässä pitää nyt erottaa kaksi asiaa lapiokaivuu ja koneellinen kaivuu jos teidän pyrkimyksenne edustaja kärnä on auttaa nimenomaan lapiokaivuuta niin silloinhan te ilomielin kannatatte edustaja hassin muutosesitystä joka puuttuu ainoastaan koneelliseen kullankaivuuseen

puhemies edustaja kärnän ja muidenkin keskustalaisten edustajien edustajien ennen kaikkea maakuntaedustajien olisi pitänyt muistaa tenojoki asiassa se mistä löytyy paikallinen asiantuntemus se löytyy sieltä utsjoelta ja te ette kuunnelleet sitä pätkääkään ja jos ministeri kaivoslaissa harhauttaa kansanedustajia ja niitä joita asia eniten koskee niin se pitäisi tässäkin keskustelussa muistaa kun syytetään poukkoilevasta lainsäädännöstä jos asian kokee oikeaksi niin kyllä kai silloin pitää huolehtia ensimmäiseksi siitä että täällä eduskunnassa tässä salissa niin ministeri kuin kansanedustajatkin toimivat lain mukaisesti lappilaisena

ja itse asiassa kolmekymmentäkuusi vuotta savukosken kunta on odottanut sitä tiekorjausta joka luvattiin uk puistolain perusteluissa kolmekymmentäkuusi vuotta ja vieläkään sitä ei ole toteutettu

jos haluaa tutustua historialliseen kullankaivuuseen ja siihen ympäristöön niin kannattaa mennä ivalojoelle kultalaan pahoittelen että sinne joutuu kävelemään kaksitoista kilometriä moottoritietä pitkin ei pääse eikä siellä sitten ole vastassa myöskään kaivinkoneita mutta se on historiallinen paikka jossa nämä näkökulmat tulevat esiin talousnäkökulmasta on puhuttu edustaja kärnän aloitteessa sanotaan että

henkilötyövuotta kysymys on siitä että kun toiseen koriin asetetaan se kuinka paljon se vaikuttaa matkailuun poroelinkeinoon ja kalastukseen niin on aivan selvää itsestäänselvää että ne arvot ovat suurempia jos talousnäkökulmasta katsotaan mitä talousvaliokunnan pitää katsoa niin taloudelliset arvot matkustamisen kannalta maahan